Arvoisa puhemies, meillä parlamentissa on tällä hetkellä käsittelyssä direktiivi, joka koskee opiskelijoita, tutkijoita mutta myös au paireja. Muun muassa tämän direktiivin käsittelyssä törmäsimme kotitaloustyöhön liittyviin ongelmiin paljon laajemminkin. Monissa maissa kotitaloustyötä ei säännellä samoin kuin muita työsuhteita. Lisäksi tällä alalla on erittäin paljon harmaata työvoimaa ja maahanmuuttajien hyväksikäyttämistä sekä myös lapsityövoimaa. Useimmat kotitaloustyöntekijät eivät ole tietoisia eläke tai sosiaaliturvaoikeuksistaan eikä heillä ole työterveyshuoltoa tai sairasvakuutusta. On kuitenkin huomioitava, kuten kollegat Costello ja Harkin toivat esille, että kotitaloussektori sinällään voi väestön ikääntyessä olla työllisyyttä tarjoava. Monet hoiva alalla työskentelevät pystyvät perustamaan yrityksiä, joilla he pystyvät työllistämään paitsi itsensä myös tarjoamaan työpaikan muille henkilöille. Sen tähden on äärimmäisen tärkeää, että tästä alasta tehdään normaalisti säänneltyä työtä.